on tullut euron ja koko Euroopan integraation kriisi, josta kärsii tavallisten kansalaisten ohella myös koko Euroopan maine.

Kriisistä selviytymiseksi meidän tulee toteuttaa kasvua ja työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä.